En voi ymmärtää, että kansalaiset ovat Euroopan unionissa ulkopuolisia. Siis asenteita on muutettava, on muutettava lainsäädäntöä, niin että sekä neuvoston, parlamentin että komission lainsäädäntöön liittyvät asiakirjat ovat avoimia, ja korostan sanaa lainsäädäntöön liittyvät asiakirjat. Jos vertaan tätä vaikkapa oman maani, Suomen parlamentin toimintaan, ei voitaisi kuvitellakaan, että Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunnot olisivat salaisia. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että kansalaisille ei kerrota, mitkä ovat ne syyt, minkä vuoksi tämä ja tämä laki säädetään, ja neuvosto sanoo, että ei pidä sanoakaan, koska kansalaiset ovat ulkopuolisia. Meidän tulee lainsäädännössä, direktiivien muotoilussa, kaikessa lähteä siitä, että avoimuutta lisätään, ja myös parlamentin äänestyskäyttäytymisessä on varaa parannuksiin.